Ihmisoikeusvuoropuhelu Kiinan kanssa ei kuitenkaan saa jäädä vain diplomaattisten puheiden tasolle. Toistuvien ihmisoikeusloukkausten ja heikentyneen ihmisoikeustilanteen perusteella Euroopan unionin tulee vetää johtopäätöksensä ja harkita uudestaan suhteitaan Kiinaan. Ihmisoikeusvuoropuhelun ei tule olla vain tyhjiä sanoja vaan positiivisia askeleita, seurantaa ja aitoa vastavuoroista keskustelua.